Arvoisa puhemies, nykyiset kulutustottumukset ovat ympäristöllisesti täysin kestämättömiä, ja tien pää alkaa olla näkyvissä.

Kuluttajat ostavat kaupasta tuotteita niissä pakkauksissa, missä niitä heille tarjotaan. Minkä tarpeen tyydyttää esimerkiksi se, että yksittäisiä hedelmiä myydään pakattuna kertakäyttöiseen muovipakkaukseen? Tuottajia on velvoitettava pakkaamaan tuotteensa tavalla, joka kuormittaa ympäristöä mahdollisimman vähän. Nykyisin samassa kuluttajatuotteessa voi olla sekaisin montaa muovilaatua, minkä johdosta sen kierrättäminen on hyvin vaikeaa. Pakkausten ekologisempi suunnittelu, tuotanto ja käyttö vähentäisivät merkittävästi syntyvän jätteen määrää, joten tähän suuntaan meidän on ohjattava kehitystä.